pyydän edustajia kokoontumaan tuomiokirkkoon menoa varten kansalliskirjaston edustalle keskiviikkona itsenäisyyspäivänä kello yksitoista neljäkymmentä ensimmäiseen käsittelyyn päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö kahdeksantoista nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa puhemies edustaja löfström puhui hyvin enkä lähde vielä ainakaan tässä vaiheessa iltaa sitä kaikkea toistamaan varmaan tästä hieman keskustelua syntyykin itse haluaisin muistuttaa meitä siitä mistä me oikein elämme ja millä hyvinvointimme aidosti rahoitetaan suomi pienenä maana elää viennistä vain ja ainoastaan viennistä ja ulkomaankaupasta ja koska ulkomailla ei pelkällä suomen kielellä hirveästi kauppasuhteita synny tarvitsemme kieliosaamista ja monikielisyyttä luodaksemme hyvinvointia tämä pitäisi meidän kaikkien ymmärtää jo ruotsin kielellä saadaan pohjoismaissa aika paljon kauppaa aikaiseksi meillä on noin kolmenkymmenen miljoonan ihmisen markkinat täällä ja yleensä juuri ruotsin ja muitten pohjoismaitten kautta lähdetään sitten muualle eurooppaan viemään tavaroita ja palveluita ja sieltä edelleen aasiaan ja amerikkaan elikkä tarvitsemme monikielisyyttä kieliosaamista luodaksemme hyvinvointia koska elämme ulkomaankaupasta

missä vienti aidosti vetää missä tuodaan enemmän rahaa tämän maan palveluitten rahoittamiseksi kuin mitä itse kulutetaan niin kyllä siellä osataan laajasti kieliä kolmea neljää viittä kieltä ja ruotsi on aina ollut yksi näistä

myös hienoa että jopa valiokunta kiinnitti huomiota siihen että ruotsin kielen osaamisella on merkitystä suomen ulkomaankaupan kannalta ruotsi on suomen tärkeimpiä vientimaita ja asiantuntijakuulemisissa on tuotu esille myös elinkeinoelämän keskusliiton selvitys siitä että jäsenyrityksissä ruotsi on kolmanneksi käytetyin kieli suomen ja englannin jälkeen suomen kielellä ei ulkomaankauppaa synny kauppasuhteita ei ulkomailla synny suomen kielellä elikkä ruotsi ja englanti ovat nämä tärkeimmät siinä

arvoisa puhemies käsittelyssä on hallitusohjelman vapaata kielivalintaa koskevan alueellisen kielikokeilun täytäntöönpano tällä lakiesityksellä hallituksen esityksen mukaan kokeilun tavoitteena on mahdollistaa alueelliset kokeilut kielivalikoiman laajentamiseksi ilman velvoittavaa toisen kotimaisen kielen opiskelua ja lisäksi tämän kokeilun tarkoituksena on lisätä sekä monipuolistaa kielten opiskelua peruskoulussa muutoinkin tässä ensi vuonna liikkeelle lähtevässä kokeilussa ja laki olisi siis voimassa vuoden kaksituhattakaksikymmentäneljä loppuun on tarkoitus seurata kokeilun vaikutuksia muun muassa oppimistuloksiin sekä tehtyihin kielivalintoihin on varsin oletettavaa että tämä kokeilu tulee lisäämään muun muassa venäjän ranskan ja saksan opiskelua niissä kouluissa jotka jotka osallistuvat tähän kokeiluun ja pitkällä tähtäimellä kielten monipuolinen osaaminen ja sen merkitys korostuvat myös elinkeinoelämässä ja kansainvälisessä kaupassa perussuomalaisten eduskuntaryhmä kannattaa pääpiirteissään tätä hallituksen esitystä sillä vapaa kielivalinta on sisältynyt jo pitkään puolueemme ohjelmaan ja me perussuomalaiset saimme kirjautettua tämän kielikokeilun myös hallitusohjelmaan keväällä kaksituhattaviisitoista pidämme tähän kokeiluun osallistuvien oppilaiden lukumäärää eli esityksessä olevaa kahtatuhattakahtasataa kuitenkin aivan liian pienenä tähän oppilasmäärän pienuuteen viittasi edellä myös edustaja löfström ja onkin selvä että suuremmalla osallistujamäärällä olisi mahdollista saavuttaa tarkempia tuloksia tässä kokeilun seurantavaiheessa näkemyksemme mukaan kokeiluun osallistuvien oppilaiden määrä joka on siis määritelty lakiehdotuksen viidennessä pykälässä olisi syytä nostaa viiteentuhanteen oppilaaseen arvoisa puhemies tällä ehdottamallamme ehdottamallamme laajemmalla oppilasmäärällä kokeilun todellisten vaikutusten tieteellinen arviointi olisi ehdottomasti tarkempaa hallituksen esitykseen verrattuna perussuomalaiset tietenkin tiedostavat että kokeilu aiheuttaa jonkin verran kustannuksia ja ne riippuvat siitä kuinka monta oppilasta kokeiluun eri kunnissa osallistuu eduskuntaryhmämme on varautunut tähän nyt vastalauseessa tekemäämme muutosesitykseen ja sen aiheuttamiin kustannusvaikutuksiin jättämällä syksyllä tähän asiaan liittyvän talousarvioaloitteen ja siinä lisämäärärahoja kokeilun laajentamiseksi arvoisa puhemies vaikka kielikokeilun pitkän tähtäimen vaikutukset koulutusjärjestelmäämme jäävät myöhemmän tarkastelun varaan me perussuomalaiset katsomme kielikokeilun ja sen tulosten hyödyttävän merkittävästi koulujärjestelmämme kehittämistä pidämme erinomaisena asiana sitä että tässä lakiehdotuksessa kokeiluun osallistuminen ei ei estä opiskelijoiden siirtymistä toiselle asteelle koska kokeiluun osallistuneet voidaan myöhemmin vapauttaa toisen kotimaisen kielen opinnoista myös toisella asteella hakemuksen perusteella asiantuntijakuulemisissa sivistysvaliokunnassa kävi kuitenkin ilmi että vapauttaminen olisi tarpeen myös korkeakouluopinnoissa niiden osalta jotka tähän kokeiluun ovat aikanaan osallistuneet ja siltä osin valiokunnassa olemme tehneet muu tosehdotuksen joka on tässä vastalauseessa esitetty tämä muutosehdotus koskee siis lakiehdotuksen kahdeksatta pykälää ja siinä siinä tosiaan on lisätty momentti että mitä edellä ensimmäisessä momentissa säädetään erityisistä opetusjärjestelyistä kokeiluun osallistuneen hakemuksen päättämisestä ja muutoksenhausta sovelletaan myös korkeakouluopintoihin arvoisa puhemies teenkin nämä vastalauseessa yksi mainitut ja sen mukaiset muutosehdotukset aivan lopuksi haluan korostaa kielikokeilusta tiedottamisen tärkeyttä joka nousi esille monessa asiantuntijakuulemisessa joita sivistysvaliokunnassa kävimme tämä tiedottaminen on pääosin opetushallituksen vastuulla ja se tiedottamisen tarve siellä todella paistoi moneen moneen otteeseen on tärkeää että tiedotus on kunnossa ja tietoa kokeilusta saavat sekä opetuksen järjestäjät että kokeiluun osallistuvat lapset ja heidän huoltajansa näin sekä turvataan yhdenmukainen kokeilujärjestely eri puolilla suomea että tietenkin kokeiluun osallistuvien velvollisuudet ja oikeudet tulevat kaikille selväksi näin ollen tästä kokeilusta tulee varmasti hyvä

puhemies kannatan edustaja savion tekemää muutosesitystä mainituin perustein on selvää että kokeilun tulee ensinnäkin olla hallituksen esittämää laajempi ja toisenakin koskea myös korkeakouluopiskelijoita kielikokeilu asiana on totta kai erittäin kannatettava on hyvä että laajennamme valinnanvapautta kielten opiskelussa itse olen vapaan kielivalinnan kannattaja uskon että olisi kaikkien myös ja erityisesti ruotsinkielisten etu että voisimme vapaasti valita opiskeltavan kielemme se lisäisi motivaatiota kielten opiskeluun ja vähentäisi vastakkainasettelua jos olen oikein ymmärtänyt ahvenanmaa on edustava esimerkki tässä kielivalinnan vapaudessa sillä tiettävästi siellä ei ole pakko opiskella suomeakaan nyt kun kielikokeilu jossain muodossa kuitenkin tulee voimaan kuntapäättäjien kannattaa huomioida se että kunnilta vaaditaan aktiivisuutta hakeutua tähän kielikokeiluun kannustankin laatimaan asiaa koskevia valtuustoaloitteita elleivät kunnan viranhaltijat itse huomaa tätä mahdollisuutta apua aloitteiden laadintaan on tarjolla tarvittaessa

arvoisa herra puhemies nyt käsittelyssä oleva lakiesitys kielikokeilusta on hyvä ja perusteltu se on totta että perustuslakimme mukaan suomella on kaksi virallista kieltä suomi ja ruotsi näiden kielten opetus on tässä maassa järjestetty kieltämättä hyvin ja niin sen olla pitääkin tasavertaiset kielet ja hyvä näin mutta se että kokeillaan uutta järjestelmää jossa voisi oppilas valita jonkun muun kielen toisen kotimaisen kielen sijasta on aivan kuten perustuslakivaliokunta omassa lausunnossaan toteaa ihan perusteltu esitys vaikka tämä kokeilu on suppea siitä huolimatta tällä haetaan sitä kokemusta mitä tällaisella kokeilulla saavutettaisiin tuolla pohjois karjalassa itärajan pinnassa venäjän on pyritty järjestämään ja on ihan luonnollista että kun siinä itärajan pinnassa asutaan niin kauppasuhteita ja erilaisia suhteita on sidottu vuosikymmenten ja vuosisatojen aikana itään päin ja siellä venäjän kielen opiskelulle on selvää tarvetta voin mainita että esimerkiksi naapurikunnassa tohmajärvellä yläasteen ja lukion oppilaille on tarjottu mahdollisuutta venäjän opiskeluun erittäin aktiivisesti siellä on sen niminen kaveri kuin rehtori arto juntunen aikanaan tehnyt erittäin hyvää työtä erilaisia kokeiluja järjestäen ja niin että saataisiin tämä mahdollisuus hän on toiminut myös aktiivisesti sen puolesta että tällainen kokeilu saataisiin no nythän tämä tulee perustuslakivaliokunta on todennut todennut omassa lausunnossaan että hyväksyttävyyden ja oikeasuhtaisuuden kannalta merkityksellistä on että oppilaan osallistuminen kokeiluun perustuu suostumukseen ja siihen suostumukseen että sekä oppilas itse että myös oppilaan vanhemmat haluavat sitä ja että heille on annettu riittävä informointi asiasta että tietävät mistä tässä on kysymys viimeisenä asiana arvoisa puhemies se että perustuslakivaliokunnan lausunto painottaa myös sitä että oppilaalla pitää olla mahdollisuus tarvittaessa perua se haluaa elikkä ei hän putoa tyhjän päälle jos kokee tehneensä suuren virheen tämän takia tässä

värderade talman minä tartun tässä kahteen sanaan ne olivat pakko ja vapaus ensinnäkin itseäni harmittaa se että ei ollut pakkovenäjää pakkokiinaa pakkoespanjaa olisi aivan mahtavaa jos osaisi viisi kuusi kieltä sujuvasti sitten on puhuttu tästä sanasta vapaus vapaudesta valita itse näen sen sillä lailla että nimenomaan kieliosaaminen eli vahva monipuolinen kieliosaaminen on se joka luo sitä vapautta sille yksilölle aikuisena meillä on muutenkin äärimmäisen hieno koulutusjärjestelmä suomessa akateeminen koulutus yhdistettynä monipuoliseen kieliosaamiseen kielitaitoon ja voit tehdä ihan mitä vaan sinulla on vapaus tehdä oikeastaan ihan mitä

arvoisa puhemies hieman täsmennän tuohon edustaja hoskosen puheenvuoroon että suomessa ei ole varsinaisesti olemassa virallisia kieliä vaan perustuslain mukaan meillä on kaksi kansalliskieltä lisäksi perustuslaki turvaa tietyille vähemmistökielille tunnustetun aseman yksi yleinen väärä käsitys tässä keskustelussa on se ja tämä korjattakoon että perustuslaki velvoittaisi suomalaiset opiskelemaan toista kansalliskieltä näin ei ole tätä velvollisuutta meillä ei ole olemassa päätös pakollisesta ruotsin opiskelusta tai sen poistamisesta on tavallisen lainsäädännön asia palvelut yhteiskunnan on tarjottava perustuslain mukaan molemmilla kielillä mutta mikään ei vaadi että kaikkien on osattava näitä kieliä
arvoisa puhemies kiitoksia edustaja mäkelälle tarkennuksesta juuri näin on on kuitenkin huomattava tässä kokeilussa se että tämähän on on hyvin pieni vaatimaton kokeilu ja kuten perustuslakivaliokunta omassa lausunnossaan toteaa tällä rajatulla kokeilulla haetaan kokemuksia sivistysvaliokunta mietinnössään toteaa että tällä haetaan kokemuksia meillä on muillakin hallinnonaloilla ollut tällaisia kokeiluja kaikki muistavat kuntapuolelta tämän kainuun hallintomallin kokeilun jolla aikanaan näitä sote asioita siellä kainuussa toteutettiin poikkeuslain perusteella siinäkin asiassa perustuslakivaliokunta perusteli että tällainen kokeilu on ihan sallittu ja laillinen ja sillä on oikea laillisuuspohja koska sillä haetaan kokemuksia siitä miten tämä asia toimii käytännössä jos emme mitään kokeile ei sitten mitään tämmöistä kehitystä tapahdukaan että ei tässä varmaan kenenkään kannata mustasukkainen olla sen suhteen vaarantuu että äidinkielen asema tai suomen tai ruotsin kielen asema vaarantuisi tällä kokeilulla en usko sellaiseen mutta uusia kokemuksia tarvitaan ja niitä hankittakoon ja sen jälkeen on johtopäätösten aika
arvoisa puhemies edustaja löfström viittasi edellä siihen että kun ruotsia ei enää vaadita pakollisena aineena ylioppilaskirjoituksissa kielten opiskelu on vähentynyt yleisestikin samaan aikaan merkittävästi no itse en näe suoraa syy seuraussuhdetta tämän ruotsin kielen ylioppilaskirjoituksissa vapauttamisen ja tämän muun kielten opiskelun vähenemisen välillä vaan katsoisin tämän pikemminkin yleisemmäksi kehityskuluksi joka johtunee pitkälti englannin ylivallan kasvusta siihen on tietenkin jollain tavalla pyrittävä vastaamaan jotta kielten opiskelu lisääntyy ja kielten opiskelua saadaan monipuolisemmaksi mielestäni ja myös valiokunnan asiantuntijakuulemisten perusteella motivaatio kielten opiskeluun todennäköisesti lisääntyy hyvinkin merkittävästi jos opiskelu perustuu vapaaehtoisuuteen siis siihen että opiskelija saa itse valita haluamansa kielen tällä kokeilullahan on siis tarkoitus nimenomaan lisätä kielten opiskelua ei vähentää sitä eikä varsinaisesti vapauttaa oppilasta kielten opiskelusta kokonaan hän ainoastaan saisi valita huoltajiensa suostumuksella jonkin jonkin kielen joka on valittavissa arvoisa puhemies uskon uskon vahvasti että myös ruotsia opiskeltaisiin huomattavasti motivoituneemmin ja monipuolisemmin jos jos tämä vapaaehtoisuus tulisi voimaan he jotka ruotsin valitsisivat olisivat motivoituneita ja varmasti jaksaisivat läksynsä tehdä paljon aktiivisemmin ja siten heidän kielitaitonsa myös ruotsin osalta kohentuisi kuten edustaja hoskonen edellä totesi tätä kokeilua on kannatettu erityisesti itärajan kunnissa ja tähän kielikokeiluun suhtaudutaan siellä erittäin myönteisesti edustaja hoskonen vetosi myös yleiseen kokeilukulttuuriin joka tällä vaalikaudella on ollut paljon käytössä tämä kielikokeilu jatkaa tätä samaa samaa hyvää jatkumoa ja linjaa

kielten opetusta ja siitä me olemme varmasti samaa mieltä että tulee kehittää minä en vaan näe mitä te aiotte aidosti kehittää siis se on selvä että kielikylpy ja kielisuihkuopetuksesta on paljon hyviä kokemuksia ja itse toivoisin myös että osaksi kieliopetusta tulisi ehkä myös enemmän taloushistoriaa taloushistoriaa sen kyseisen yhteiskunnan ymmärtämistä ja kyllähän me olemme osa pohjoismaita ainakin minä toivon että olemme jatkossakin osa länsimaita osa pohjoismaita

kokeiluissa ei ole mitään väärää jos laitetaan se pieni aika mitä meillä on järkeviin kokeiluihin vaikka johonkin vientikokeiluun niin että pakotettaisiin hieman meidän hyviä firmojamme lähtemään vaikka pohjois norjaan pohjois ruotsiin katsomaan mitä siellä tehdään miten voidaan viedä palveluita ja tavaroita minun mielestäni kyllä tällaisen kokeilun järjestäminen on vähän niin kuin ajan ja resurssien haaskausta

ensimmäiseen

käsittelyyn

päiväjärjestyksen kahdeksas asia käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö kaksikymmentäkuusi

sisällöstä

arvoisa puhemies muistan kun tätä lakiesitystä käsiteltiin aikanaan lähetekeskustelussa se oli pitkä ja monipolvinen lähetekeskustelu jossa kiinnitettiin huomiota muun muassa siihen että vaikka periaatteessa kaikki toivovatkin että maahan saataisiin lisää kasvuyrittäjiä niin ilmeni aiheellista huolta siitä ettei tästä vain muodostuisi taas yksi keino sosiaaliperäisen maahanmuuton kanavaksi nyt valiokunta on mietinnössään kiinnittänyt mielestäni hyvin huomiota lain vaatimiin tarkennuksiin on myös hyvä että toisin kuin jotkut lähetekeskustelussa ehdottivat tässä kuitenkin arviointi tämän liiketoiminnan aitoudesta pysyy yhteiskunnallisten toimijoiden hallussa ja myös maahanmuuttovirastolla voi olla siihen sanansa sanottavanaan sen sijaan että tämä harkintavalta ulkoistettaisiin yrityksille kuten jotkut jopa esittivät tähän ei ole onneksi lähdetty ja tästä kiitos valiokunnalle